Kansalaisia ei tule myöskään jättää pimentoon suuronnettomuuksien syistä eikä seurauksista. Jos sallimme onnettomuusriskien aliarvioinnin, vaarannamme ihmisten turvallisuuden ja terveyden. Säädösten tiukentaminen on siis paikallaan. Toiminnan harjoittajat tulevat olemaan nyt vahvemmin tiedotusvastuussa. Julkinen tietous kasvaa myös neljän vuoden välein tapahtuvan arvioinnin ja seurannan kautta. Mietintö osallistuu Euroopan kansalaisten turvallisuuden lisäämiseen, minkä takia se on erittäin tervetullut.